Arvoisa puhemies, kunnioitettavat naiskollegani, tänä naisten juhlapäivänä on hyvä tarkistaa, kuinka tasa arvo oikeasti toteutuu Euroopassa. Meillä on uusi, yhteinen huolenaihe ja se on köyhyyden naisistuminen. Vaikka naiset tekevät enemmän töitä kuin miehet, miehet saavat enemmän palkkaa ja vielä enemmän eläkettä. On väärin, että miehet rikastuvat ja naiset köyhtyvät. Aivan erityisesti ikääntyvät naiset ja siksi heitä on autettava kaikin mahdollisin tavoin. Ikääntymisen ja vanhenemisen, aivan erityisesti naisten ikääntymisen ja vanhenemisen, ei tule olla taakka. Sitä ei pidä pitää rasitteena vaan yhteiskunnan ja Euroopan rikkautena ja voimavarana. Arvoisat kollegat, maailman ja Euroopan tulevaisuus on jatkossakin ennen kaikkea naisten ja varsinkin äitien varassa. Tietysti on hyvä, että äitien pojilla ja miehillä, herra Bloomilla ja minullakin, on jotain mielekästä muuta tekemistä kuin sotiminen.